Viime aikoina Intiassa on tehty useita rohkaisevia poliittisia päätöksiä dalitien aseman parantamiseksi. Daliteille on muun muassa varattu paikkoja Intian parlamentissa sekä asetettu kiintiöitä tiettyihin ammatteihin ja koulutuspaikkoihin. Vanha kastiin perustuva syrjintä vaikuttaa silti vahvasti taustalla. ILOn mukaan dalitit ovat Etelä Aasian suurin yksittäinen teennäisellä velkavankeudella muun muassa raskaaseen ruumiilliseen työhön ja prostituutioon pakotettu vähemmistö. Lisäksi yleisesti Intiassa naisten lukutaito on 43 prosenttia, dalit naisten keskuudessa se on ainoastaan 24 prosenttia.

Komission tulisi myös priorisoida kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän kitkeminen avustusohjelmissaan.